ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö yksi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä siirrytään keskusteluun ensimmäisenä edustaja mattila olkaa hyvä

arvoisa rouva puhemies tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia kunnallista virkaehtosopimuslakia ja valtion virkamieslakia kunnallisen viranhaltijan ja valtion virkamiehen eroamisikää ehdotetaan nostettavaksi asteittain vastaavasti kuin työeläkelainsäädännössä ehdotetaan nostettavaksi sitä ikää johon asti eläkettä karttuu myös kunnallisen virkaehtosopimuksen ulkopuolella olevan viranhaltijan valitusmahdollisuutta laajennettaisiin esityksessä ehdotetaan myös lisättäväksi kunnallisesta viranhaltijasta annettuun lakiin säännös korkolain soveltamisesta joka koskee kunnalliseen virkasuhteeseen perustuvan saatavan viivästymistä valiokunta pitää ehdotuksia perusteltuina perusteltuina vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alusta julkisten alojen eläketurvasta säädetään julkisten alojen eläkelaissa jonka mukaan eläkkeen karttumisen yläikäraja nousee nykyisestä asteittain työsopimussuhteessa olevien henkilöiden osalta vastaava muutos on jo tehty julkisoikeudellisesta perusteesta johtuvat saatavat nykyisin rajattu korkolain soveltamisen ulkopuolelle mistä on aiheutunut kunnan virka ja työsopimussuhteisen henkilöstön eriarvoinen asema lakiehdotuksen

viivästyskoron maksuvelvollisuutta koskevien säännösten lisäämisen katsotaan edistävän henkilöstön yhdenvertaisuutta säännöksiä sovelletaan kun viranhaltija perii työnantajalta työnantajalta viivästynyttä etuutta tai kun työnantaja perii viranhaltijalta takaisin liikaa tai perusteettomasti suoritettua etuutta vastaava muutos on tehty valtion virkamieslakiin lailla aiemmin nykyisin voimassa oleva

kunnallinen virkaehtosopimuslaki on muodostanut järjestäytymättömälle viranhaltijalle valituskiellon hänellä on ollut mahdollisuus saada asiansa käsiteltäväksi hallintotuomioistuimessa nyt lainsäädäntöä ehdotetaan muutettavaksi niin että virkaehtosopimuksen ulkopuolella olevan kunnallisen viranhaltijan oikeus hakea muutosta turvataan laissa valiokunta pitää selkeyden ja oikeusturvan kannalta tärkeänä että järjestäytymättömän viranhaltijan muutoksenhakuoikeus perustuu lakiin vastaava muutoksenhakumahdollisuus on säädetty järjestäytymättömille valtion virkamiehille lailla näin siis lainmuutos merkitsee että järjestäytymätön viranhaltija voi tehdä palvelussuhteesta johtuvien etuuksien osalta oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen ja vastaava valinta on tehty myös valtion virkamieslain muutoksessa ehdotus on siis johdonmukainen tällaiset edellä mainitut asiat liittyvät usein virkaehtosopimusten tulkintaan tällöin erityinen virkaehtosopimusolojen tuntemus varmistetaan siten että hallintotuomioistuin pyytää ennen asian ratkaisemista lausunnon työtuomioistuimelta mihin myös esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa viitataan lainsäädäntöteknistä ratkaisua jossa muutoksenhakuoikeutta koskeva sääntely siirretään kunnallisesta viranhaltijasta annettuun lakiin siis muiden viranhaltijaa koskevien muutoksenhakusäännösten yhteyteen voidaan valiokunnan mielestä pitää viranhaltijan kannalta tarkoituksenmukaisena ja jälleen kerran taas vastaava valinta on tehty myös valtion virkamieslain muutoksessa tämä esitys on siis johdonmukainen valiokunta toteaa että ehdotetut muutokset parantavat kunnallisten viranhaltijoiden oikeudellista asemaa sekä edistävät yhdenvertaista kohtelua valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina ja hallintovaliokunnan mietintö on yksimielinen

hallituksen esitys kunnallisia viranhaltijoita koskevien säädösten muuttamisesta on hyvä esimerkki asioiden valmistelusta työmarkkinaosapuolia kuullen muutoksen olennainen sisältö viranhaltijoiden eroamis iän nostaminen asteittain seitsemäänkymmeneen ikävuoteen perustuu viime kädessä työmarkkinaosapuolten yhteisymmärrykseen eläkeuudistuksesta eläkeuudistuksen tavoitteena on turvata tulevien eläkkeiden kestävä rahoitus ilman että rahoituksen perustana olevat maksut nousevat kohtuuttoman korkeiksi tämä tavoite on tärkeä myös kunta alalla ehkä erityisesti juuri siellä koska kuntien tulevaa eläkejärjestelmää voi haastaa kuntien palvelutuotannon rakennemuutos kuntien ulkoistaessa palveluita on eläkemaksujen kartuttamisen pohja hiljakseen kapenemassa samalla suuret kunta alan osaajien ikäluokat ovat siirtymässä eläkkeensaajien joukkoon arvoisa puhemies eläkkeellesiirtymisiän nostaminen on perusteltu tavoite esityksen mukainen eroamisiän nousu on tarpeellinen tekijä tämän tavoitteen saavuttamisessa se on kuitenkin vain osatekijä työstä eläkkeelle siirtyminen ei ole kiinni vain virallisesta eroamisiästä keskimääräinen eläköitymisikä on ylintä eroamisikää tuntuvasti alempana tähän voidaan vaikuttaa tehokkaasti parantamalla työntekijöiden jaksamista kunta alalla tähän jaksamiseen voitaisiin vaikuttaa paitsi työpaikkatason toimin myös antamalla selkeä viesti kunta alan tulevaisuudesta tänä päivänä kunta alan viranhaltijat ja työntekijät elävät epävarmuudessa tulevien työpaikkojensa suhteen epävarmuuden luoja on hallituksen hämärä kanta kuntien kuntayhtymien ja maakuntien tulevasta työnjaosta hallituksen tiedossa olevat suunnitelmat ovat sellaisia että niitä on oikeastaan turha nimittää edes himmeliksi turvatkaa kuntien väelle työrauha niin ihmiset jaksavat töissä pidempään

arvoisa rouva puhemies tämä mietintö on nyt tehty lakiesitykseen joka on jatkoa sille että kolmikannassa tehty eläkeuudistus on saatu sovittua edellisen hallituskauden aikana ja silloin on jo aikaisemmissa vaiheissa tehty näitä muutoksia työntekijöiden osalta nyt sitten on aihetta aihetta ja tarvetta tehdä näitä samoja muutoksia

ja yhdenvertaiset oikeudet muun muassa valtion viranhaltijoiden kanssa näin se parantaa oikeudellista asemaa ja edistää yhdenvertaisuutta niin että meillä kaikki viranhaltijat toimivat he sitten kunnan tai valtion puolella tai ovat työsopimussuhteessa tulevat kohdelluiksi tasa arvoisesti toivon että tällä samalla linjalla elikkä kolmikantaisen valmistelun pohjalta tulevaisuudessakin valmistellaan kaikki suuret uudistukset erityisesti myöskin näihin eläkkeisiin liittyen

nyt ottaa tähän kuitenkin tämän vastauspuheenvuoron siksi että täällä aiemmin edustaja tuppurainen ja nyt edustaja paatero viittasivat siihen arvokkuuteen mikä tässä on taustalla kolmikantainen yhteinen sopiminen se on suomen valtti ollut ollut jo kautta linjan ja on tietenkin ollut hyvin huolestuttavaa se että tällä kaudella olemme nähneet mitä on tapahtunut tapahtunut tässä prosessissa kun ollaan lähdetty pakkolakien kautta sanelemalla ja kiristämällä tekemään uudistuksia silloinhan ei mitään synny siksi halusin tässä yhteydessä vielä kerran sanoa sen että kyllä se kuulkaa on valttia arvoisa hallitus edelleenkin voisimme jatkossa yhdessä sopien sopimusyhteiskuntaa kunnioittaen viedä tämänkaltaisia isoja uudistuksia eteenpäin
arvoisa puhemies tervehdimme ilolla tätä huolella valmisteltua muutosta joka selkeyttää monta asiaa ja tuo ja yhdenvertaisuutta koko tähän eläkeuudistukseen haluankin kiittää hallintovaliokuntaa hyvästä työstä ja selkeästä mietinnöstä kiitos

selvää on että esitys on erittäin hyvä askel siihen että me arvostamme myöskin meidän senioreiden osaamista nykyistä enemmän tästä kuitenkin herää jatkopohdinta kun meillä on virkamiehet kysymyksessä mihin me itse asiassa tarvitsemme eroamisikää meidän seitsemänkymppisetkin alkavat olla kuulkaa aika hyvässä kunnossa ja ja monet heistä haluaisivat jatkaa pidempään täältä löytyy meidän edustajistakin monta sellaista jotka jatkavat loppuun asti voisi kysyä mihin me itse asiassa tarvitsemme eroamisikää

kun tätä eläkeratkaisua tehtiin viime kaudella hyvässä yhteistyössä kolmikannassa

jos muistan oikein pöydässä oli myös ajatus siitä että tätä niin sanottua

joustavan eläkeiän ylärajaa nostettaisiin mutta mutta kyllä taitaa olla niin että se tyssäsi heihin jotka eniten puhuvat työurien pidentämisestä loppupäästä eli työnantajathan ovat ovat jarruttaneet ajatusta siitä että ihmiset voisivat työskennellä kuudenkymmenenkahdeksan vuoden jälkeenkin työnantajat ovat halunneet pitää oman oikeutensa siinä että tarvittaessa siihen ikään mennessä ihminen laitetaan eläkkeelle jos ymmärsin oikein tämä olisi kyllä työntekijäpuolelle sopinut ja tässä suhteessa edustaja lauslahden puheenvuoro on hyvä mutta mitä tulee tähän itse asiaan vielä niin tämähän on on todella osa sitä eläkeratkaisua joka saatiin aikaiseksi viime hallituskauden

en malta tässä yhteydessä olla hakematta nyt vertausta tämän hallituksen työmarkkinapolitiikkaan tätä eläkeratkaisuahan yritti jo edellinen porvarihallitus vanhasen johdolla sanelemalla ei onnistunut sen jälkeen sosialidemokraatit tulivat hallitukseen ja tämä tehtiin sopimalla onnistui myös yhdeksänkymmentä luvulla kun sitä ennen oli edellisen kerran keskustalainen pääministeri työmarkkinat ajautuivat jopa yleislakkouhan partaalle kun jälleen yritettiin sanelemalla ei onnistunut ja nyt arvoisa puhemies kun aina kannattaa ottaa oppia historiasta oppia virheistään tämän hallituksen kannattaisi ottaa oppia suomi tarvitsee sopimista ei sanelua

rouva puhemies kyllä tervehdin tätä edustaja lauslahden mainiota virkistävää ajatusta ilolla itsekin tässä lähestyn kuuttakymmentä ja enää on viidelläkymmenellä jäljellä niin että on hienoa ajatella että olisi vielä käyttöä mutta tietysti samalla voimme kysyä miten tämä ilmapiiri muuttuisi sellaiseksi että nämä viisikymmentä plus työttömät saisivat töitä ja tämä keskustelu muuttuisi vähän

puhemies erittäin viisaita ja järkeviä puheenvuoroja tässä on kuultu tämä oikeastaan tuo semmoisen yhteiskunnallisen keskustelun olemme me sitten täällä yhteiskunnallisia vaikuttajia tai työelämässä millä tavalla me pystymme yhdistämään sitä nuoruuden intoa ja vähän hulluuttakin siihen kokemuksen voimaan ja sillä tavalla rikkomaan voisi sanoa kun puhutaan naisten lasikatoista senioreiden osin tässä voi sanoa että tämä hallituksen esitys on oikein hyvä askel ja oikeastaan myöskin ele siihen osaamiseen jota meidän kokeneilta senioreilta löytyy toivottavasti pystymme tätä asiaa viemään täällä eduskunnassa eteenpäin siltä osin koska kyllä meidän yhteiskuntamme kaipaa keskustelua jos jo viisikymppinen alkaa olla liian vanha työmarkkinoille niin jossain on menty todella pahasti vikaan näkisin että meidän tehtävämme on tuoda omalla esimerkillämme sitä että niin senioreita kuin nuoria tarvitaan työelämässä

miten on asioita osattu joskus hoitaa ja miten hoidetaan tänä päivänä pitää muistaa kuitenkin se kylmä tosiasia että esimerkiksi nyt menossa olevat työehtosopimusneuvottelut joita käydään parhaillaan yhteiskuntasopimuksesta ovat ihan oikeita hyviä neuvotteluja ja pitää muistaa että tässä ovat maan hallitus ja maan pääministeri yrittäneet näitä neuvotteluja edesauttaa koko tämän vaalikauden ajan alusta asti täysillä ja tosissaan jos tulosta ei ole vielä syntynyt niin se on juuri näin että ei se tietenkään ole eduskunnan eikä maan hallituksenkaan vika mutta kyllä maan hallituksella pitää olla myös niin sanottu kakkosvaihtoehto että jos ei tule tulosta niin sitten pitää toimia maata ei sen takia saa päästää siihen tilaan mihin ollaan menossa kun varmaan eilen näitte ne työttömyystilastot mitkä tällä hetkellä suomessa ovat minne on suuntaus menossa työttömien määrä kasvaa tuottavuus laskee bruttokansantuote laskee ei tällä tiellä voi loputtomiin hyvät ystävät mennä tätä tietä on kuljettu jo vuodesta kaksituhattakahdeksan asti alaspäin menty on koko ajan kyllä tälle syöksykierteelle pitää nyt loppu saada toivoisin että oppositio suhtautuisi tähän asiaan hieman vastuullisemmin ja tulisi mukaan näihin talkoisiin sillä keinoin että saataisiin tämä yhteiskuntasopimus syntymään uskon että työmarkkinajärjestöt tekevät aidosti työtä ja luotan siihen että sieltä tulee positiivinen hyvä tulos mutta ei siinäkään tilanteessa maan hallitus voi jäädä odottamaan tumput suorina neljää vuotta taas kerran että jospa jotain tapahtuisi positiivista

arvoisa puhemies on hyvä että keskustellaan eläkkeistä edustaja lauslahti otti esille työurien pidentämisen tavoitteen tietysti esimerkki on tärkeää itse kunkin kohdalla mutta kyllä olennaista on myös se millä tavalla työelämää kehitetään siinä mielessä yhteiskuntasopimus ja se mitä työmarkkinajärjestöjen kesken nyt pystyttäisiin saamaan aikaiseksi olisi tärkeää ja se että siellä on myös elementtejä jotka vahvistavat työssäjaksamista ja työurien siinähän hallituksella on hyvin tärkeä ja keskeinen rooli on ollut aiemminkin ja kun sosialidemok raatit ovat olleet hallituksessa niin tätä on pidetty hyvin tärkeänä asiana ja monin ohjelmin myös vahvistettu sitä että ihmisten työurat pitenisivät toivon sitä samaa otetta myös nyt tähän tilanteeseen työttömyys on iso asia ja se rasittaa meidän talouttamme me olemme kaksijakoisessa tilanteessa että toisaalta työttömyyttä työttömyyttä pitäisi alentaa ja työllisyyttä vahvistaa ja siinä hallituksella on keinoja mutta samanaikaisesti tämän sosiaaliturvan ja yhteiskunnan rahoittamisen takia työuria pitää pystyä myös pidentämään tämä siksi

koko ajan toiminut hyvin vastuullisesti sosialidemokraatit ovat kannattaneet että yhteiskuntasopimus täytyy syntyä täytyy syntyä työmarkkinaratkaisu yhteisesti sopien olemme jopa tarjonneet välittäjäksi kokenutta lauri ihalaista ja olemme olleet koko ajan hyvin huolissamme tästä hallituksen tunaroinnista asian suhteen nimittäin onhan nähty että jos lähdetään sillä otteella että ei sovita vaan ikään kuin sanellaan kerrotaan etukäteen että sopikaa mutta lopputuloksen pitää olla viiden prosentin palkanalennus niin eihän siitä tietenkään tule mitään tässä on jo kuukausia kulunut aikaa monta yritystä takana nyt toivon että ihan tosissaan myös hallitus näkee sen että yhdessä sopien on se oikea tie emme me turhaan ole puhemies nähneet tässä matkan varrella mielenosoituksia ja kyllä siellä palkansaajat ovat olleet kauhuissaan tästä pakkolaista ja kiristysmentaliteetista

arvoisa rouva puhemies kun hoskonen otti tässä esiin että asioita pitää saada aikaan niin pöydällä on juuri esitys edellisen hallituksen merkittävästä rakenteellisesta uudistuksesta joka vähentää kestävyysvajetta viesti on se että tämä oli mahdollista tehdä sopimalla ei sanelemalla kun hoskonen edelleen muistuttaa tästä hallituksen kakkosvaihtoehdosta eli näistä niin sanotuista pakkolaeista jotka pääministeri sipilä risti pakkolaeiksi pakottavaksi lainsäädännöksi olen kyllä ihmeissäni kun oppositio yritti koko syksyn sanoa että nyt kannattaisi nämä pakkopalkanalennukset laittaa jäihin ja niin neuvottelut voisivat edetä no sen jälkeen hallitus ilmoitti että se jäädyttää ne sen jälkeen neuvottelut alkoivat edetä nyt hoskonen täällä edelleen peräänkuuluttaa näitä pakkolakeja kyllä maakuntien sairaanhoitajat ovat

nyt edustaja lindtmanin muistia että hän ei nyt nuorena miehenä eksy huonomuistisuuden tielle se on vaarallinen ilmiö jos hyvin nuorella iällä on huonomuistinen nimittäin pääministeri sipilähän on sanonut että tämä kilpailukykyä parantava lakipaketti on nyt jäissä niin pitkään kunnes tuolta neuvotteluista tulee hyvä tulos edustaja lindtman varmaan tämän muistaa ellei muista niin ystäväni terästän sinun muistiasi tässä asiassa tämän on pääministeri sanonut ja tämä on hänen kantansa ja tämä on hallituksen kanta odotamme tuloksia siksi haluaisin että tämä keskustelu meillä on suomessa mennyt kaikki alaspäin viime vuosina ja olin murheellinen kun salpausselän kisoissa mäkihyppykin meni niin huonosti että neljänkymmenen parhaan joukossa ei ollut yhtään suomalaista se kuvaa suomen yhteiskunnan henkistä tilaa tällä hetkellä tähän meidän pitää saada muutos rupeaa mäkihyppykin kulkemaan vähän paremmin
muistutan että tässä salissa teitittelemme sitten toisia kansanedustajia

rouva puhemies olen kyllä tästä mäkihyppyasiasta tismalleen samaa mieltä edustaja hoskosen kanssa mutta mutta palatakseni itse itse asiaan niin nyt meni vielä vielä enemmän sekaisin että mikä olikaan sitten se viesti jonka hallitus halusi antaa kun kovaan ääneen tiedotettiin että nyt hallitus laittaa nämä pakkolait jäihin tämä oli juuri se viesti jota me yritimme koko syksyn sanoa että kannattaisi enemmän keskittyä sopimiseen eikä saneluun ja pakkolailla uhkailuun varmasti kaikki toivomme että sopimus syntyy mutta minusta se että elinkeinoelämän keskusliitto palasi näihin neuvottelupöytiin sen jälkeen että siellä tehtiin arvio että näillä pakkolailla ei ole mahdollisuutta menestyä kertoo juuri siitä viestistä jota me täältä oppositiosta olemme yrittäneet koko syksyn sanoa nämä pakkolait ovat enemmän tämän sovun este kuin niiden edesauttaja

nyt sitten tuli että mitä ek teki niin te siellä oppositiossa lasketteko todellakin ekn oppositioon minusta vähän tuntuu siltä ensinnäkin hallitus on jo useampaan otteeseen ilmaissut sen että pakkolakeja ei enää ole nyt pitää sitten nimenomaan työmarkkinajärjestöt saada samaan pöytään ja pitää pystyä neuvottelemaan yhdessä minulla on semmoinen käsitys nytten tästä neuvottelutilanteesta korjatkaa toki jos olen täysin väärässä että siellä on työntekijäpuoli mutta ennen kaikkea ekn puoli ollut vastustamassa näitä mikään ei tunnu liikkuvan eteenpäin mikään ei tunnu menevän eteenpäin siitä olen täsmälleen samaa mieltä niin kuin muutamat muutkin täällä että kolmikanta on hyvä asia ja kolmikannassa on näissä asioissa hyvä pysyä ja pitäisi pysyä koska tässä maassa eivät näköjään muuten mene asiat eteenpäin niin se vain on mutta tästä varsinaisesta asiasta mikä nyt on käsittelyssä sitten varsinaisessa puheenvuorossani sanon enemmän

arvoisa rouva puhemies olin kovin tyytyväinen tästä tolppasen puheenvuorosta hän taisi sanoa ja voi korjata jos kuulin väärin että pakkolakeja ei enää ole näin siis toiseksi suurin hallituspuolue kun täällä vasta pääministeripuolue edustajilta kuultiin puheenvuoroja joissa edelleen vilkutettiin tätä pakkolakiuhkaa ja muistutettiin siitä että nämä on nyt vain väliaikaisesti jäädytetty ellei sopimusta tule nyt olisi hyvä saada selvennys hallituspuolueiden rivistä missä tässä oikein mennään mikä on hallituksen linja

puhemies tilannehan on selvästi se että meillä on sopimusosapuolet jotka tällä hetkellä istuvat sopimuspöydän ääressä ja hakevat sitä yhteistä ratkaisua itse henkilökohtaisesti uskon siihen että jatkossakin toivottavasti sopimuskulttuuri jatkuu ja edelleen voidaan työnantajat työntekijät ja myös yrittäjät mukana

rouva puhemies kyllä minäkin pistin hyvällä merkille sen että täällä edustaja tolppanen sanoi että hyvä ja yhteisesti sopien täytyy mennä tästäkin eteenpäin sanoitte myös että näitä pakkolakeja ei enää ole ja se on tietenkin hyvin merkittävä lausunto hyvin merkittävä lausunto minä nyt toivon että tämän myötä hallitus toden totta on haudannut sinne syvälle atlanttiin myös nämä pakkolait tässähän on ollut se virhe alusta alkaen muun muassa talouden arviointineuvostohan otti kantaa siihen että nämä työllisyysvaikutukset pakkolakien osalta on arvioitu täysin yläkanttiin ne voivat olla nolla tai jopa negatiiviset maksaa paljon

on hyvä kuulla että olemme kyllä kaikki tässä salissa nyt yhtä mieltä siitä että yhteiskuntasopimus on saatava aikaiseksi sen takia on äärettömän tärkeätä että nyt neuvotteluosapuolet todella ovat siellä saman ja yhteisen pöydän ääressä sopimassa yhdessä näistä näistä asioista se kuuluu suomalaiseen kulttuuriin ja se on se tapa jolla on tärkeä mennä eteenpäin mutta korostan kuitenkin tässä että mikäli nyt tapahtuisi jotakin ikävää yllättävää että sopimukseen ei päästä niin olen aivan varma siitä että hallitus kantaa vastuunsa tässä vaikeassa tilanteessa ja tekee sitten ne tarvittavat ratkaisut joita tarvitaan meidän kilpailukykymme parantamiseksi

eikö tähän nyt voitaisi keksiä joku toinen retorinen termi koska tämä on erittäin kummallinen

arvoisa rouva puhemies

pakkolaki koska tällä hetkellä siitä ei ole missään nimessä kysymys tällä hetkellä neuvotellaan ja erittäin hyvä asia ja iloinen asia tässä on se että ek on nyt huomannut sen tosiasian että suomessa on kaksi pilkku viisi miljoonaa palkansaajaa ei kahta pilkku viittä miljoonaa voi noin vain heilutella paikasta toiseen ek onneksi myöntyi ja tuli takaisin sopimuspöytään minkä jälkeen on mahdollisuus saada sopimus ja sopia asioista yhdessä viidestä prosentista ymmärtääkseni oikeastaan ollaan jo sitä mieltä että sitä saattaa olla aika vaikea saavuttaa jos on neljä prosenttia se on hyvä viisi prosenttia on tavoite kuten tiedätte varsin hyvin asioita ei tarvitse myöskään vääristellä näitä asioita täytyy viedä eteenpäin niitä täytyy viedä yhdessä eteenpäin mutta niin ammattiyhdistysliikkeellä

on se mikä tässä maassa pitää pystyä katkaisemaan tavalla tai toisella ja sekin suunta että meillä alkaa olla yli miljoona köyhää on katkaistava meidän on saatava ihmisille sellainen toimeentulo millä ihmiset elävät ja millä ihmiset tulevat toimeen jos puhumme siitä asiasta mikä on nytten agendalla päiväjärjestyksen mukaan siitä taas olen sitä mieltä että jos siinä nyt virkamiehet tuodaan samalle tasolle muiden työtätekevien kanssa niin se ei ole sellainen asia tässä kohdassa missä tarvittaisiin sitä kolmikantaa sen takia että tämä on lain kohdan oikaisemista

tämän kaltainen menettely tässä asiassa tarkoittaa sitä että pannaan vähän kurveja suoraksi eikä mennä kauhean monimutkaisen neuvotteluprosessin kautta joka todennäköisesti kestäisi sitten vuoden tai puolitoista vuotta tässä neuvottelupöydässä tässä nyt annetaan virkamiehille virkamiehille sama mahdollisuus mikä on myöskin ei virkamiehillä joka joka on työsuhteisilla ihmisillä ja se on minun mielestäni ihan hyvä asia sinänsä se että me pyrimme nostamaan työssäoloaikaa yläpäästä on sen ihmisen kannalta hyvä asia joka on hyvässä kunnossa ja joka jaksaa tehdä töitä mutta tämän salin suurin vastuu on siinä että eläkeiän alarajoja ei ruveta hilaamaan ylöspäin koska jotka ovat tehneet sen pitkän päivätyön ovat tehneet raskasta työtä ovat tehneet ruumiillista työtä vaikkapa savusukeltajat pitää löytyä inhimillisyyttä että päästään oikeaan aikaan eläkkeelle sellaiseen aikaan eläkkeelle että voidaan vielä nauttia jokunen vuosi sen työn hedelmistä mitä ollaan vuosikaudet tehty se se on se vastuu mikä meidän pitää kantaa mutta siihen että me nyt saisimme tämän meidän kestävyysvajeemme kurottua umpeen me tarvitsemme kaikkia me tarvitsemme yhteistyötä minun mielestäni nyt varsinkin tuolla sdpn suunnassa on paljon henkilöitä jotka ovat istuneet neuvottelupöydissä palkansaajajärjestöjen osalta ja nimenomaan sakn osalta teillä on nyt tällä hetkellä paljon vastuuta teillä on tietotaitoa siitä neuvottelutaktiikasta neuvottelumenetelmistä joilla päästäisiin ekn kanssa yhteisymmärrykseen ek ei saa olla se joka sanelee sen miten yhteiskuntasopimus tehdään vaan sanelijan täytyy olla ne ihmiset joita yhteiskuntasopimus koskee ja niitä ihmisiä on kuunneltava silloin me pääsemme sellaiseen ratkaisuun joka tyydyttää kaikkia

arvoisa rouva puhemies niin kuin sanottu tämä hallintovaliokunnan mietintö on hyvä tämähän on aika selkeä laki ja haluan muistuttaa siitä että tämä on nyt yksi pieni osa tai hedelmä siitä isosta rypälepuusta joka rakennettiin viime kauden aikana nimenomaan sopimalla ihan toisella tavalla kuin nyt tällä hallituskaudella työmarkkina asioita viedään eteenpäin sillä tavalla tämä on tämä on hyvä esitys kahteen muuhun asiaan kiinnitän huomiota ensinnäkin tuo edustaja tolppasen äsken puheessaan esille ottama asia hän on hallituspuolueesta ja hän sanoi että esimerkiksi neljä prosenttia näistä neuvotteluista kelpaa se on uutinen nimittäin muistetaan muistetaan että nämä neuvottelut pääministeri sipilä katkaisi elokuussa sen vuoksi että tähän saneluun työmarkkinoilla ei suostuttu sanottiin että viisi ja vain viisi ja jos tähän ette suostu niin neuvottelut katkeavat ja silloin hallitus tekee omat ratkaisunsa mistä tultiin sitten näihin pakkolakeihin ja jos nyt kerran on niin nyt olisi hyvä saada selvyyttä hallituspuolueiden edustajilta käykö heille joku muu luku pienempi luku kuin viisi prosenttia ja jos käy niin kannattiko neuvotteluja elokuussa katkaista kannattiko vatuloida näin pitkään toinen asia vielä edustaja kärnälle joka nyt näyttää lähteneen mutta ehkä hän pöytäkirjasta sitten lukee näistä pakkolaeista ensinnäkin tämä termi pääministeri sipilä tiedotustilaisuudessa sanoi että hallitus käyttää pakottavaa lainsäädäntöä kun on kysytty onko tämän keksinyt joku ylen toimittaja tai oppositioedustaja niin tämän pakkolaki termin idean isä on pääministeri sipilä tämä on hyvä sanoa suoraan ja minkälainen lainsäädäntö ei ole pakkolakia esimerkiksi sunnuntaityökorvaus laissa todetaan että siitä maksettava tuplapalkka voidaan maksaa myös kolminkertaisena jos työehtosopimuksessa sovitaan mutta hallituksen pakkolakipaketissa

arvoisa rouva puhemies oikeastaan pyysin puheenvuoroa silloin kun innostuin edustaja lauslahden mainiosta puheenvuorosta varttuneemman väen työkyvystä ja ja kunnosta huolehtimisen puolesta yhdistettynä ihmisen nuoruuden intoon kokonaisuudessaan budjetissahan riipaistiin kovin tätä aura kuntoutustoimintaa mutta onneksi se saatiin jollakin tavalla pitkitettyä ja pehmennettyä se on aiheuttanut aika tavalla huolta vanhemman ja ja etenkin vammautuneen väestön piirissä miten kyetään jatkamaan ja aiheutti taloudellista vahinkoa kylläkin kylläkin kuntoutuslaitoksille mutta kokonaisuudessaan muuten olen sitä mieltä edustaja lauslahden esille tuomasta myös varttuneen väen kuntoutuksesta ja yhteiskunnassa mukanaolosta siten että siihen yhdistyy nuoruuden into että henkilökohtaisesti toivon että tuo nuoruuden into vain osittain säilyisi varttuneen vanhusväestön piirissä

puhemies tätä nyt käsillä ei siis olisi tällaisena ilman kolmikantaa tämähän on hyvä muistutus siitä miten asioita on totuttu hoitamaan edustaja tolppasen puheenvuoro oli kyllä sekin virkistävää kuultavaa tänään koska se ihan muistutti sitä entistä perussuomalaisten ryhtiliikettä joka joka istui oppositiossa ja toivoi näitä muutoksia ja tässä oli niitä kaikuja ja haikuja olisi ollut hienoa että koko hallitus olisi ollut kuulemassa täällä olisin siitä kovasti ollut iloinen

arvoisa puhemies näyttää siltä että me olemme kaikki yhtä mieltä siitä että yhteiskuntasopimusta tarvitaan mutta kun seuraa tätä keskustelua viikosta toiseen ja päivästä toiseen niin tulee tunne että ymmärrämmekö me miksi me tarvitsemme sitä ja millainen sen tulee olla kuinka isoista prosenteista on kyse ja ketä varten sitä tehdään kiinnitin huomiota siihen kun edustaja edustaja tolppanen sanoi että ekn ei pidä sanella sopimuksen ehtoja olen siinä asiassa samaa mieltä ei ek yksinään voi niitä ehtoja sanella mutta ei kai se kuitenkaan ole ole myöskään niin että vain se toinen osapuoli saisi sanella ehtoja edelleen edustaja tolppanen sanoi että vain ne ihmiset sanelevat joita se koskee niin kyllähän tämä yhteiskuntasopimus koskee nimenomaan yrittäjiä jotta he saisivat paremman kilpailukyvyn kai heilläkin on oikeus osallistua tähän keskusteluun kysyisinkin hallituspuolueitten edustajilta onko suomen yrittäjät edustettuna näissä keskusteluissa ja neuvotteluissa tällä hetkellä

arvoisa rouva puhemies tässä salissa ei ole ainuttakaan joka osaa sanoa edustaja lindtmanille oikean vastauksen kuinka monta prosenttia pitäisi muuttaa koska ne ovat ulkomaisia asiakkaita jotka mahdollisesti ostavat suomalaisia vientituotteita tai jättävät ostamatta mutta vakiintunut käsitys on että me olemme jääneet jollain viidentoista viiva kahdeksantoista prosentin kustannustasoerolla jälkeen monesta kaupasta mikä realisoituu suomalaisessa järjestelmässä ensivaiheessa lomautuksena sen jälkeen irtisanomisena erittäin suurella todennäköisyydellä pysyvänä työttömyytenä minun mielestäni se järjestelmä joka on kolmikanta pitäisi tämmöisissä asioissa lisätä nelikantaiseksi jossa myös lopulliset asiakkaat olisivat paikalla kotimarkkinateollisuudessa ja palvelutuotannossa tilanne on toinen täällä on myös asiakkaiden edustusta riittävästi mutta ei se tätä suomen tilannetta juurikaan muuta käsitykseni mukaan yrittäjiä on kuultu minun mielestäni on järkevää koska tällä hetkellä aloittavista yrittäjistä vain yksi kahdestakymmenestä aikoo jossain vaiheessa palkata ulkopuolista työvoimaa lähinnä sen takia että ay liike on tehnyt työvoiman rekrytoinnin niin monimutkaiseksi ja riskialttiiksi että heidän riskinkantokykynsä ei riitä ensimmäisenkään työntekijän palkkaamiseen
arvoisa puhemies se on tietysti totta että ei meillä ole yhtään yrittäjää jollei ole työntekijöitä se on se tosiasia siellä kuljetaan hand i hand kuljetaan käsi kädessä toinen tarvitsee toista jollei ole yrittäjää ei ole työpaikkoja ja jollei ole työntekijöitä ei ole yrityksiä näin se vain menee ja niistä pitää päästä yhteisymmärrykseen se asia on on kerta kaikkiaan siten mutta se mihin minä tuossa reagoin oli kun edustaja lindtman sanoi niin että sunnuntaikorvaus on kaksinkertainen mutta voidaan maksaa vaikka kolminkertaisena jos työehtosopimuksessa niin seisoo onko laki muuttunut tältä osin minä olen ymmärtänyt niin että työnantajalla on mahdollisuus maksaa vaikka viisinkertaisesti jos hän haluaa maksaa pitää muistaa että tämä työehtosopimus joka tehdään on aina se pelkkä minimi

kolmanneksi kannattavinko se nytten on on koko maassa ja se työllistää kaksikymmentätuhatta ihmistä nyt meidän lainsäädäntömme on sellainen että kun turkiksia viedään euroopan alueen ulkopuolelle vaikka kiinaan niin ne ovat arvonlisäverottomia mutta jos nämä suomen turkikset muokataan suomessa

arvoisa puhemies aivan lyhyesti tähän ehkä loppuun että se on juuri näin niin kuin tolppanen sanoi että ilman muuta työnantaja voi aina maksaa vaikka nelinkertaisen korvauksen sunnuntaityöstä ja sehän on juuri sekä työelämää työelämää koskevien lakien että työehtosopimusten idea ja kun kysyttiin mistä tulee sana pakkolaki niin todella siitä että sen lausuntoluonnoksella olleen esityksen mukaan työehtosopimuksessa ei voisi sopia paremmin kuin laissa ja näin ei ole esimerkiksi tänä päivänä sunnuntaikorvausten osalta tai vaikkapa virkaehtosopimusten osalta eli eli tällä hetkellä jos esimerkiksi työehtosopimuksessa sovitaan niin voi sopia vaikka nelinkertaisen korvauksen mutta jos nämä pakkolait pakkolait tulisivat eduskuntaan niin sen jälkeen voimassaoloaikana esimerkiksi lomarahoista ei voisi työehtosopimuksessa sopia toisin vaikka työnantajatkin niin haluaisivat tässä on se ero eikö niin arvoisa puhemies vielä lopuksi edustaja lehdelle hän itse asiassa juuri sanoi sen mitä yritin kysyä kuka osaa sanoa mikä on juuri se oikea luku olen tässä asiassa samaa mieltä ei meistä kukaan oikein osaa sanoa mikä on juuri se oikea luku ja sen takia herätän kysymyksen kannattiko neuvottelut elokuussa katkaista tähän viiteen

lievää parannusta osaamisessa voisi olla sikäli että työehtosopimuksessa sen jälkeen kun vuorolista on tehty viikonvaihteen ravintola tai vastaavasta työstä jos asianosainen sairastuu ja täytyy hankkia toinen siinä tulee kuusinkertainen palkka verrattuna

se on aika kovaa kyytiä ja tekee sen että helsingissä sunnuntaina syöminen on kyllä taiteenlaji koska sellaista työnantajaa jonka katteet kestäisivät moisen menettelyn ei oikeastaan ole myös kaupan alalla näyttää menevän siihen että aika isoissa yksityiskaupoissa henkilökunta ei ole viikonloppuna töissä vaan nimenomaan omistajat menevät koska nämä työehtosopimukset on tehty niin jäykiksi mukaudu tähän jolloin se teoreettinen palkannousu viikonloppuna jää realisoitumatta ja yrittäjäomistaja tekee ne työtunnit

haluan vain korjata edustaja tolppasen äsken esittämiä lukuja jotka liittyvät tähän turkistarhauksen työllisyysvaikutukseen tämä ei sinänsä tietysti liity tähän käsiteltävänä olevaan lakiehdotukseen mutta mutta kuitenkin ettei jää pöytäkirjaan väärin elikkä suomen turkiseläinten kasvattajain liiton oman selvityksen mukaan vuodelta kaksituhattaneljätoista suoraan työpaikkoja on noin neljätuhattakolmesataaviisikymmentä ja on myös tutkimus jonka mukaan näitä olisi vain kaksituhatta toki tulevat välilliset työpaikat mutta mutta osassa osassa näistä työpaikoista jos mietitään vaikka kuljetusyrittäjiä kyllä varmaan muutakin kuljetettavaa löytyy kuin pelkkiä turkiksia

suomen turkistuottajien mukaan ala työllistää suoraan viisituhatta ihmistä vuodessa ja välillisesti noin kaksikymmentätuhatta jo vuonna kaksituhattakolmetoista laskettiin että ala työllistää seitsemäntoistatuhatta ihmistä niin että tässä nyt on sitten erilaisia lukuja mutta nämä ovat turkistuottajien lukuja tältä päivältä

nyt olimme kyllä jo turkisten osalta aika kaukana tästä alkuperäisestä aiheesta mutta onko edustaja mikkosella vielä ei ole

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö yksi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa rouva puhemies tässä hyvin lyhyestä virsi kaunis niin kuin sanotaan valiokuntakin on yhden kappaleen verran tästä lausunut ja todennut että tässä harmonisoidaan pohjoismaista lainsäädäntöä yhteneväksi ja tämä esitys sinänsä ei ole mitenkään hankala vaan täysin hyväksyttävissä kiitoksia

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja ja terveysvaliokunnan mietintö yksi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies nyt käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä näistä taiteilijaeläkkeistä on säädetty vuonna tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäneljä annetulla valtioneuvoston päätöksellä ja nyt perustuslain mukaan kuitenkin yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista on säädettävä lailla tämä hallituksen esitys ei muuta taiteilijaeläkejärjestelmän nykyistä sisältöä mutta se mikä tässä muuttuu on että ylimääräisiä taiteilijaeläkkeitä ei enää jatkossa myönnä opetusministeriö vaan opetusministeriö on siirtänyt tämän tehtävän taiteen edistämiskeskukselle tällä esityksellä ei ole taiteilijaeläkkeiden lukumäärään tällä hetkellä taiteilijaeläkkeitä on maksussa kaikkiaan noin tuhannelle henkilölle viime vuosina uusia täysiä eläkkeitä on ollut jaettavana viisikymmentäyksi kappaletta tämä taitelijamäärän kasvu puolestaan on on aiheuttanut sen että harkinnanvaraisen eläkkeen hakijoita on näihin myönnettäviin eläkkeisiin nähden ollut kymmenkertainen määrä sosiaali ja terveysvaliokunta toteaakin sivistysvaliokunnan tavoin että hakijamäärän kasvu lisää tarvetta tarkistaa myönnettävien eläkkeiden lukumäärää valiokunta myös toteaa että harkinnanvaraisen eläkkeen merkitys on suuri erityisesti niille ansioituneille taiteilijoille joiden tulot muodostuvat muodostuvat satunnaisista tuloista heillä työ tai yrittäjätuloihin perustuva lakisääteinen eläketurva jää hyvin alhaiseksi ja kuten sivistysvaliokunta on huomauttanut huomauttanut jatkossa on edelleen kiinnitettävä huomiota taiteilijoiden sekä muiden itsensä työllistävien toimeentulon mahdollisuuksien kehittämiseen ja sosiaali ja eläketurvajärjestelmän rakentamiseen siten että oman eläkkeen kerryttäminen ilman kannustinloukkuja olisi mahdollista valiokunta pitää työurien pidentämistavoitteen kannalta tärkeänä ettei

alle kuusikymmentä vuotiaalle eläkettä voida myöntää ilman erityistä syytä esityksen perusteluiden mukaan tällaisena erityisenä syynä voitaisiin pitää esimerkiksi terveydentilasta johtuvaa pysyvää työkyvyttömyyttä työkyvyttömyys arvioitaisiin lääkärintodistuksen perusteella valiokunta huomauttaakin että pysyvän työkyvyttömyyden arviointi on taiteen edistämiskeskukselle kuitenkin vaativa tehtävä erityisesti silloin jos hakijan työkyvyttömyyttä ei ole arvioitu muun eläkejärjestelmän piirissä eli tämä on syytä varmasti kiinnittää jatkossa huomiota arvoisa puhemies sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö on yksimielinen ja valiokunta puoltaa että eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen muuttamattomana

arvoisa rouva puhemies hyvät edustajakollegat

mietinnön ja kävi läpi näitä asioita jo varsin laajasti kyse on siis yli neljäkymmentä vuotta vanhasta käytänteestä jota nyt uudistetaan ja jatkossa siis päätöksiä taiteilijaeläkkeistä ei enää tekisi opetus ja kulttuuriministeriö vaan taiteen edistämiskeskus joka perustettiin viime vaalikaudella vuonna kaksituhattakolmetoista opetus ja kulttuuriministeriön alaiseksi asiantuntijavirastoksi ja varmasti tämä on aivan perusteltu perusteltu muutos ja tietyllä tavalla seurailee myös ylimääräisten urheilijaeläkkeiden myöntämistapaa nämä eläkkeet säilyvät harkinnanvaraisina niin kuin valiokunnan puheenjohtaja edellä toi esille ja ratkaisevaa on se kuinka paljon rahaa tähän käytettävissä eli kun taiteilijaeläkkeiden lukumäärä tällä hetkellä on siellä tuhannen paikkeilla niin se määräytyy tulevaisuudessa sen mukaan kuinka paljon pystymme osoittamaan rahaa tähän tärkeään työhön ja ja kun tiedämme tässä salissa varsin laajasti sen mistä kulttuurin rahoitus tulee niin niin meidän on huolehdittava siitä että myös jatkossa meillä veikkausvoittovarat myös uuden yhtiön aikana kehittyisivät myönteisellä tavalla ja kulttuurin osuus valtion budjetissa on tuollainen reilu neljäsataaviisikymmentä viiva neljäsataakuusikymmentä miljoonaa euroa ja tästä peräti yli puolet tulee veikkausvoittovaroista ja veikkausvoittovaroista itse asiassa leijonanosa käytetään nimenomaan taiteen edistämiseen eli veikkauksen voittovarat jaetaan niin että niistä kaksikymmentäviisi prosenttia ohjataan liikunnan ja urheilun hyväksi nuorisotyölle yhdeksän prosenttia tieteelle seitsemäntoista pilkku viisi prosenttia ja taiteelle sitten kolmekymmentäkahdeksan prosenttia ja tämä on yhtenä osana myös takaamassa sitä että jatkossakin näitä taiteilijaeläkkeitä voimme voimme maksaa mitä se sitten tarkoittaa rahassa mitä veikkausvoittovaroista näille edunsaajille tulee noin karkeasti voisi sanoa että taantumasta ja ja vaikeasta taloudellisesta ajasta huolimatta meidän meidän veikkausvoittotuottomme ovat kasvaneet ja se on ollut tietysti myönteinen asia erityisesti näiden edunsaajien näkökulmasta karkeasti taide

ja nolla pilkku viiden miljardin välissä välissä olevan summan liikunta vajaan kaksisataa miljoonaa tiede kolmesataakahdeksankymmentä miljoonaa ja nuorisotyö seitsemänkymmentäneljä miljoonaa ja sitten on pieni jakamaton osuus nyt kun nykyinen hallitus on päättänyt laajalla yksituumaisuudella että meidän monopolijärjestelmäämme tullaan vahvistamaan yhdistämällä nämä kolme peliyhtiötä yhdeksi epävirallisesti voisi puhua oy suomi pelit absta niin on tärkeää että että pidämme ne pelijärjestelmät ajanmukaisina ja että meillä pelaaminen ohjautuisi nimenomaan näille vastuullisille sivuille ja sellaisiin paikkoihin missä on myös tiedostettu pelaamisen riskit ja ja ongelmakäyttäytyminen mitä on niin veikkauksen kuin raha automaattiyhdistyksen ja uskoisin että jossain määrin fintotonkin pelaamisessa olemassa kun meillä on laillisia hyviä

ne tulevaisuudessa ovat kehittyvät myönteisellä tavalla eivätkä kuitenkaan niin että tuo ongelmapelaaminen lisääntyisi ja ja se on yksi hyvä keino pystyä kasvattamaan näitä taiteilijaeläkkeitä tuosta nykyisestä noin tuhannesta eteenpäin meillä on kasvava määrä taiteilijoita jotka jotka odottavat tätä ja ja tietysti yksi tärkeä asia on se että kaikki taide ei koskaan tule olemaan eikä sen pidäkään olla sellaista että se elättäisi niin sanotusti bisnesmielessä ja silloin pitää olla tämäntyyppisiä järjestelmiä tulevaisuudessakin niin että toimeentulo on taattu myös sen taiteilijauran jälkeen

arvoisa puhemies

etenkin suomen kotimarkkinoille suunnatulla taiteella on usein hankala tulla toimeen siksi taiteilijaeläkkeen kaltaiset apuvälineet ja apurahat ovat hyvin tarpeellisia veikkaus ja sen tuki taiteilijoille ovat vuosien saatossa olleet vahva tekijä suomalaisen taiteen tekemisessä taidetta on tuettu veikkauksen varoin vuodesta tuhatyhdeksänsataaviisikymmentäkolme lähtien ja kulttuuritoiminta on ollut veikkauksen suurin edunsaaja yhdeksänkymmentä luvulta lähtien tästä suuri kiitos veikkaukselle ja ja ennen kaikkea kansalaisille jotka veikkaavat vaikka on vaikeat ajat tiede taide ja liikunta saavat suhteellisen hyvän potin juuri veikkauksen ansiosta vielä tänäkin päivänä usein taide ja ja kulttuuritoimintaa moititaan siitä että se elää liiaksi apurahojen varassa suomalainen kulttuurielämä olisi kuitenkin kuitenkin huomattavasti köyhempää jos valtion apurahoja ei olisi kansallinen taide olisi nopeasti vaikeuksissa eikä näitä apurahan saajia kannata kyllä kadehtia eivät ne niin suuria ole ja niitähän saa vain osa niin kutsutut luovat alat ovat maailman nopeimmin kasvavia aloja euroopassa minimissään seitsemän miljoonaa ihmistä monelle tulee yllätyksenä miten suuri osa luovat alat ovat taloudestamme myös täällä suomessa noin neljä prosenttia tällä hetkellä pitäisi yleisemmin ymmärtää että kun tällä hetkellä on monia aloja joilla ei ole kasvupotentiaalia niin luovat alat ovat iso mahdollisuus taide ja kulttuuritoiminnan rahoittaminen myös tukee luovien alojen kehitystä ja niillä tulee olemaan oman itseisarvonsa lisäksi vielä iso taloudellinen merkitys unohtamatta tätä henkistä puolta on myös tärkeää että tulevaisuudessa veikkaus raha automaattiyhdistys ja toto saisivat pitää tämän monopolin edelleenkin koska se on kansallisesti hyvin tärkeää

taiteilijamäärän kasvu on tehnyt sen että hakijoiden määrä taiteilijaeläkkeissä on kasvanut koko ajan vuodessa taiteilijaeläkkeitä myönnetään tasan viisikymmentäyksi se ei ole kovin paljon ja ja tulevaisuudessa olisi hyvä jos kasvatettaisiin taiteilijaeläkkeen saajien määrää taiteilijaeläkettä saa tällä hetkellä vähän yli tuhat henkilöä jatkossakin tärkeänä kriteerinä ylimääräisen eläkkeen saamiseksi tulee olla ansiokas ura ja myös taiteilijan varallisuus pitää ottaa huomioon myös taidetoimikunnan tulee käsitellä hakemuksia nämä kriteerit huomioiden oikeudenmukaisesti kiitos

rouva puhemies hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ylimääräisistä perustuslain kahdeksannenkymmenennen pykälän ensimmäisen momentin mukaan lailla on säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista nykyinen valtioneuvoston päätöksiin perustuva säädöspohja ei siten ole ollut tässä asiassa riittävä kyseisiä eläkkeitä koskeva päätöksenteko ehdotetaan myös siirrettäväksi opetus ja kulttuuriministeriöltä taiteen edistämiskeskukselle kuten kuten jo mainitsin esityksessä saatetaan nykyisin valtioneuvoston päätökseen sekä sen soveltamiskäytäntöön perustuva ylimääräisten taiteilijaeläkkeiden myöntäminen lain tasolle samalla tavoin on tehty ylimääräisten urheilijaeläkkeiden osalta vuonna kaksituhattaviisitoista voimaan tulleella lailla mielestäni perusteet ovat tässäkin hyvät ja esitys on kannatettava eläke säilyy edelleen harkinnanvaraisena etuutena joka myönnetään tunnustuksena ansiokkaasta taiteellisesta urasta taiteilijaeläke myönnetään tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta esittävänä ja luovana taitelijana kategorioita ovat esimerkiksi musiikki näyttämötaide sekä kirjallisuus ja kuvataide täysi eläke on noin tuhatkolmesataa euroa kuukaudessa ja osaeläke siitä puolet eläkettä myönnettäessä otetaan huomioon myös hakijan varallisuusasema sekä hänen toimeentulomahdollisuutensa päätös siitä kenelle eläke lopulta myönnetään on varmasti vaikea saamani tiedon mukaan eläkkeen ovat saaneet ansaitusti muun muassa laulajat tapani kansa maria babitzin ja pave maijanen mutta eivät kuitenkaan esimerkiksi reijo taipale tai vuonna kuollut tapio rautavaara toivottavasti olen taipaleen ja rautavaaran osalta väärässä kuten valiokunta on todennut todennut harkinnanvaraisen eläkkeen merkitys on suuri erityisesti niille ansioituneille taitelijoille joiden tulot muodostuvat satunnaisista tuloista voi kuinka pieninä palasina onkaan mun leipäni maailmalla sanoi tapio rautavaara aikoinaan ja tämä on totta edelleen taitelijauralla
arvoisa puhemies taitelijoiden toimeentulosta on syytä puhua tämä ylimääräinen taiteilijaeläkejärjestelmä voi toimia vain täydentävänä eläkejärjestelmänä mutta ei tarjoa kokonaisvaltaista eläketurvaratkaisua taitelijoiden laajalle ammattikunnalle jonka tulonmuodostus ja eläketuloratkaisut ovat hyvin vaihtelevia jatkossa onkin kiinnitettävä huomiota taiteilijoiden sekä muidenkin itsensä työllistävien toimeentulomahdollisuuksiin ja niiden kehittämiseen ja sosiaali ja eläketurvajärjestelmän rakentamiseen siten että oman eläkkeen kerryttäminen ilman kannustinloukkua on mahdollista niin kuin valiokunnan puheenjohtaja haatainen tässä jo totesikin ilman vakituista ansiotuloa toimivilla taiteilijoilla lakisääteinen eläketurva jää usein hyvinkin alhaiseksi ja näille hakijoille eläkkeen merkitys oman talouden turvaamisessa on hyvinkin keskeinen tämä koskee erityisesti eri visuaalisten alojen taiteilijoita kirjailijoita ja muita ilman työsuhdetta työskenteleviä taitelijoita asiantuntijakuulemisessa sivistysvaliokunnassa tuli esille myös tarve muuttaa nykyistä käytäntöä taitelijaeläkkeen ja takuueläkkeen yhteensovittamisessa siten että tulevaisuudessa taiteilijaeläke ei enää pienentäisi takuueläkettä tulee muistaa että esimerkiksi kuvataiteilijan keskimääräiset vuositulot ovat vain noin kaksikymmentätuhatta euroa vuodessa ja pienituloisten osuus on prosenttia elikkä hyvinkin suuri elävä kehittyvä ja monipuolinen taide edellyttää kuitenkin taiteilijoiden toimeentulon turvaamista arvoisa puhemies taide on tärkeää suomelle suomalaiselle identiteetille ja menestymiselle kansainvälisissä kilpailuissa pelkkä teknologiauskovaisuus ei ei tässä riitä me tarvitsemme luovia ihmisiä voidaksemme kehittyä ja menestyä maailmassa ja taiteilijat tarvitsevat riittävät tukirakenteet menestyäkseen taiteellisessa työssään ja

arvoisa rouva puhemies

se on se tärkeä asia siinä taidetta pitää pystyä viemään myös sinne missä sitä ei ole esimerkiksi teatteria balettia kuvataidetta musiikkia mitä tahansa pitää pystyä levittämään ihan koko valtakuntaan siihen tarvitaan meidän apuamme ja siihen tarvitaan rahaa mutta se on semmoinen joka voimauttaa ihmisiä se kun ihmiset kuulevat asioita ja voivat nauttia taiteesta joka puolella mielestäni ei ole niinkään tärkeää kuka ylimääräistä taiteilijaeläkettä maksaa tai myöntää kunhan ylipäätään joku myöntää ja joku maksaa se on se tärkeä jos tämä esitys edesauttaa taiteilijoita saamaan ylimääräisen eläkkeen ja jos se edesauttaa sitä että useammat voisivat saada ylimääräisen eläkkeen jotta tulisivat toimeen eläkeiässä on esitys mitä kannatettavin mutta kaikkinensakin kannatan tätä esitystä sen takia että tämä suoraviivaistaa asioita vie niitä eteenpäin se mikä on tärkeää ja mitä täytyy tulevaisuudessa varmasti myöskin vahtia on ettei ylimääräisen taitelijaeläkkeen kohdalla käy kuten kävi ylimääräisen lehtimieseläkkeen kohdalla tämä vuodesta tuhatyhdeksänsataakolmekymmentäseitsemän maksettu eläkemuoto poistettiin kaksituhattaneljätoista ministeri arhinmäen toimesta valtion budjetista erittäin ikävä asia nimittäin nyt tällä hetkellä jo freelance toimittajat osa aika ja väliaikaiset toimittajat joutuvat usein tahtomattaan yrittäjäkategoriaan kahdenkymmenentuhannen euron tai viidentoistatuhannen euron vuosituloilla on erittäin vaarallista jos tämä sama asia leviää myös taiteilijoiden puolelle jos taiteilijoista tehdään myös yrittäjiä niin silloin heidän asemansa tässä yhteiskunnassa heikkenee silloin sen eläkkeen määrä mitä joskus tulisi saamaan tulee myöskin heikkenemään

arvoisa rouva puhemies itse näen että on hyvä muutos siirtää päätöksenteko taiteilijaeläkkeistä valtioneuvostolta taiteen edistämiskeskukselle minä uskon että se on oikea taho tekemään laadukasta arviointia siitä kuka ja ketkä ovat ansainneet taiteilijaeläkkeen ansioidensa perusteella se estää myös sen mihin tämäkin keskustelu täällä on lipsahtamassa kuka meistä arvostaa mitäkin taidemuotoa eniten minkä me koemme merkityksellisimmäksi ja sen takia taiteen edistämiskeskus on juuri oikea paikka suuri ongelmahan taiteilijan ja kulttuurin tekijöille on se että eläkettä ei kerry minä kyllä yhdyn täällä aikaisempiin puheenvuoroihin että olisi hienoa että meillä olisi jaettavana useampia taiteilijaeläkkeitä kannatan sitä ehdottomasti mutta en usko että se on tapa jolla me ratkaisemme meidän on siis luotava järjestelmä joka tukee näitä niin sanotusti epätyypillisissä työsuhteissa olevia ihmisiä taiteilijan eläkekertymä koostuu milloin lyhyistä apurahoista milloin yrittäjätuloista milloin taas on sitä työtä tehty lainkaan vailla tuloja eli minun mielestäni se ratkaisu tähän koko hommaan lähtee meidän sosiaali ja eläketurvajärjestelmän

arvoisa rouva puhemies tämä esitys on erinomainen ja valiokunta on hyvin tiivistänyt tähän nämä asian keskeisimmät kohdat monet taiteenalat luovat myös kansainvälistä suomi kuvaa tavalla johon liike elämä tai poliittiset saavutukset eivät yllä mutta mitä heille tästä työstä sitten lopulta jää kun vanhuus on ovella valitettavan usein olen joutunut näkemään meidän huipputaiteilijoitamme leipäjonossa kun ei enää riitä se saatava tulo sillä hetkellä omaan elämiseen pidän erittäin tärkeänä sitä niin kuin täällä on mainittu mietinnössä että tämä viisikymmentäyksi taiteilijaeläkkeiden määrä on liian pieni ja sitä tulee ehdottomasti tulevaisuudessa tarkistaa sillä tavalla että tätä jaettavaa on enemmän täällä mainittiin meidän huippu urheilijat on todella surullista nähdä että moni elämänsä urheilulle antaneena ja suomi kuvaa kirkastaneena sitten lopulta käytännössä jää minimieläkkeelle tämäkään tilanne ei ole hyvä vaikka sitä on yritetty parantaa olen edustaja modigin kanssa siitä täysin samaa mieltä että jonkinlainen kokonaistarkastelu pitäisi tehdä tähän jos taiteilijaa nyt voi freelanceriksi sanoa kun se tulee sieltä sielun syvyyksistä tämä koko kokonaisuus tulisi uudistaa se olisi

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö yksi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa rouva puhemies kun perjantaina aloitimme tätä ensimmäistä käsittelyä tästä vienti ja alusluottojen luototuksen korotuksesta niin kyllä salin molemmilta laidoilta tuli aivan yksimielinen tuki sille että on tärkeää nyt koettaa sitten saada meidän vientiteollisuuttamme yli tästä taloustaantumasta myös julkisin keinoin käsittelyssä on siis kolme lakia ja tarkoituksena on että viennin rahoituksen enimmäisvaltuutta korotetaan kolmeentoista miljardiin euroon ennen kaikkea meidän vientiyritystemme kilpailuedellytysten turvaamiseksi samalla myös finnveran varainhankintaa valtion takausvaltuutta korotetaan yhdeksästä miljardista viiteentoista miljardiin ja vientitakuista annettua lakia myöntämisvaltuutta niistä korotetaan seitsemästätoista miljardista yhdeksääntoista miljardiin nämä ovat varsin paikallaan etenkin kun ajatellaan että viimeisinä vuosina suomen vienti ei ole kasvanut viime vuonna se nyt kääntyi vihdoinkin positiiviseksi nolla pilkku yhdeksän prosenttia pieniä orastavia kasvun mahdollisuuksia on tulossa joten kyllä pidän erittäin tärkeänä että tämä nyt on saatu eduskunnan käsittelyyn kuitenkin kun ajattelee että meidän bruttokansantuotteestamme neljäkymmentä prosenttia tulee viennistä sikälikin tärkeä että se on myös linjattu hallituksen kärkihankkeissa siellä oli tarkoituksena että vientirahoituksen elementit saadaan kilpailijamaiden tasolle ja saadaan sitä instrumenttipalettia monipuolistettua ja tehdään tämä ennen kaikkea elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä tukemalla samalla täytyy muistaa kun tätä kehutaan eri puolueista toki on todennäköistä että nyt kun luottokantaa nostetaan niin silloin meidän vastuumme myös nousevat ja meillä on mennyt ihan kohtuullisen hyvin tähän saakka mutta täytyy myös varautua siihen että jonkinlaisia menetyksiä tulee toivon sitä yksituumaisuutta myös silloin ongelma suomessa on edelleen se että meidän teollisuutemme on erittäin kapea alainen me emme ole saaneet vaikkapa cleantech vientiä riittävästi meidän pitäisi saada vientiteollisuuttamme monipuolistettua ja yksi iso asia on se että pankit eivät ole olleet kiinnostuneita rahoittamaan näitä vientihankkeita eli sikälikin tämä on tärkeää

arvoisa puhemies erittäin tärkeä asia on tässä käsillä niin kuin tässä hallituksen esityksessä todetaankin niin käytännössä jokaiseen miljoonaluokan vientikauppaan tänä päivänä haetaan näitä vientiluottotakuita tai suoraa vientiluottoa jota finnveran alaisista organisaatioista tosiaan nykyään myöskin välitetään hieman huolestuttaa täällä viisi kansanedustajaa plus arvoisa puhemies paikalla kun tätä asiaa käsitellään toki ymmärrän että tästä on käyty jo aiempi keskustelu ja valiokunta tietysti näitä muotoiluja tähän mietintöönsä tekee mutta aivan olennainen kysymys kun me kaikki haluamme ja haemme sitä vientivetoista kasvua ja suomen uudistumista on rahoituksen järjestäminen erityisesti pienemmille ja keskisuurille yrityksille mutta myös näille kaikista suurimmille toimijoille esimerkiksi telakkateollisuudessa on keskeisin keskeisin kilpailukysymys oikeastaan useimmissa kaupoissa se että mites tämä rahoitus rahoitus voisin kyllä ostaa ostaa hienon kapistuksesi mutta ei minulla ole rahaa pystytkö sen rahoittamaan muutama huomio tästä itse asiasta on ehdottomasti perusteltu tämä hallituksen esitys että nostetaan luottovaltuuksia tällä hetkellä vientiluottojen massan osuus bktsta on itse asiassa ruotsissa puolitoistakertainen verrattuna suomeen siellä on selkeästi enemmän aiemmin tehty tätä suoraa vientiluottomuotoista valtion valtion toimintaa mutta käytännössä nyt tämän uuden linjauksen myötä me olemme kyllä nousemassa lähelle ja samoihin ruotsin kanssa niin että sikäli tässä enää voi valittaa että että suomessa finnvera tai valtio olisi jotenkin kitsas tukemaan vientiluototusta yleisesti ongelma on ehkä se että se on suomessa pääosin korkotukea yhden prosentin kiinteätä korkoa suurin osa sen sijaan sitä luottoriskiä vastapuolesta otetaan varsin kitsaasti itse ehkä säätäisin mieluummin niin että vaikka nostettaisiin hieman näitä keskikorkoja mutta vastaavasti uskallettaisiin ottaa enemmän riskiä vastapuolista myös silloin kun niistä ei olla aivan varmoja

arvoisa rouva puhemies yksi meidän ulkomaankauppamme kulmakiviä ja oikeastaan esteitä on ollut tämä riskirahoitus ja tässä otetaan nyt merkittävä askel eteenpäin niin kuin edustaja mykkänenkin totesi on yksi asia jota on hyvä alleviivata tässä ja se on riskienhallinta nyt kun

suomen valtion ottama riski meidän meidän kauppamme hyväksi lisääntyy viidellätoista miljardilla myös tätä riskienhallintaa on syytä tehostaa merkittävästi ja sitten niin kuin tässä mietinnössä mainitaan tämä kuitenkin koskee aika suppeaa osaa teollisuudenaloja joten tätä piiriä joka voi tätä riskirahoitusta tai tukea hakea tulisi merkittävästi laajentaa ja tässä tulisi ryhtyä heti toimenpiteisiin

arvoisa puhemies pahoittelen olisi ehkä ollut helpompi tulla suoraan pöntöstä pitämään kerralla tämä tämä koko analyysi mutta jatkan tässä nyt vielä sen osan loppuun että tosiaan se päähaaste ehkä suomessa on se että meillä toimivat pankit ovat käytännössä aivan liian haluttomia tulemaan mukaan edes sen vaaditun viiden viiva kymmenen prosentin osalta joka näissä vientiluottomuotoisissakin finnveran toiminnoissa vaaditaan liikepankilta koska nykysääntelyn puitteissa osin finanssikriisin jälkeen varsinkaan nämä pienet vientiluottotapaukset sanotaan alle viiden miljoonan tapaukset eivät pankille ole kovin kiinnostavia tai kannattavia tässä suhteessa kun meille tämä asia on elintärkeä kuten aiemmin totesin kehottaisin kyllä hallitusta kun ollaan jo tämän vuoden aikana tekemässä laajempaa selvitystä koko vientiluottojärjestelmän tulevaisuudesta mihin valiokuntakin mietinnössään viittaa

katsottaisiin tarve ja mahdollisuus myös siihen että tehtäisiin kokonaankin finnveran organisaatioiden kautta myönnettyjä rahamääräisiä luottoja eikä edellytettäisi edes sitä viiden viiva kymmenen prosentin osuutta tietynlaisissa pienissä lainatiketeissä niin kuin sanotaan jos ei muulla tavalla sitten saada tasavertaiseksi sitä kilpailuasetelmaa esimerkiksi saksalaisiin kilpailijoihin joilla selvästi pankkimarkkina on monipuolisempi ja saadaan sitä rahoitusta myöskin näille pk yrityksille helpommin muodostumaan

arvoisa rouva puhemies tässä vielä mykkäsen ajatukseen tästä pankkien riskinkantokyvystä sen verran haluan lisätä että nimenomaan tämä erilaisten vientitakuujärjestelmien ja pankkien yhteistyö tulee olemaan jatkossa ihan oleellista nykyinen pankkisektori suomessa on hyvin ulkomaalaisvetoista ja näyttää että tavallaan pienenä pankkimarkkina alueena kiinnostaa vain se niin sanottu hyvä asiakaskunta luotettava maksukykyinen ja niin edelleen ja tälle riskipuolelle ei edes oikeastaan haluta panostaa se näkyy nyt tässä miten pankit suomessa toimivat tätä pankkien

nyt lisätä sitä keskustelua millä tavalla tämä riskinkantokyky voisi tasaisemmin jakaantua

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö yksi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa rouva puhemies tässä esityksessä on kyse nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta ja tämän pöytäkirjan tarkoituksena on luoda yhtenäinen kansainvälinen sääntelyperusta geenivarojen ja niihin liittyvän alkuperäiskansojen perinteisen tiedon saatavuudelle sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen jakamiselle

kahdeksas pykälä sisältää säännöksen saamelaisten oikeuksien heikentämisen kiellosta ja valiokuntakin tässä mietinnössään toteaa että heikentämiskieltosäännöksen tarkoitus on turvata saamelaisten oikeuksia perinteisen tietonsa hyödyntämiseen tilanteessa jossa perinteistä tietoa hyödyntää tai pyrkii hyödyntämään joku muu kuin saamelainen taho

arvoisa puhemies tähän edustaja kärnän puheenvuoroon voin mielihyvin yhtyä tosiaan ympäristövaliokunnassa varsin yksimielisin kääntein tätä asiaa tulkittiin kannattaa myös ehkä korostaa tässä sitä että tämä sopimus sinänsä säätelee nimenomaan geenivarojen saatavuuteen ja käyttöön liittyviä hyötyjä ja niihin liittyviä hyödykkeitä ei esimerkiksi sitä miten vaikkapa tekstiilituotteiden tai

esimerkiksi matkamuistomyynnin osalta pelisäännöt menevät mutta geenivarojen osalta tämä selkeyttää tilannetta myös suomessa ja ja on askel siinä mielessä oikeaan suuntaan että itse ainakin uskon että alkuperäiskansojen asemaa ja identiteettiä on meillä valtaväestöllä niin suomessa kuin muissakin maissa euroopassa se vastuu on pääasiassa suomessa hyvin varaa vahvistaa samalla kun se tehdään tasapainoisesti ja niin että se ei provosoi ristiriitoja alkuperäiskansojen asuinalueilla mikä voi kääntyä sitten helposti myös heitä vastaan huonommassa tilanteessa metsähallitus lain käsittelyn yhteydessähän nämä kaikki aspektit ovat olleet ja ovat vahvasti läsnä kun mietitään miten parhaalla tavalla erityisesti pohjois suomessa metsävarojen käytöstä voitaisiin päättää päättää niin että kaikkien intressit tulevat tyydyttävällä tavalla huomioitua uskon että siihenkin kompromissi löytyy usein me haukumme täällä kansainvälisiä sopimuksia jotka heikentävät suomen mahdollisuuksia mutta pieni askel mutta oikeaan suuntaan ja osoitus myös siitä että kansainvälinen yhteisö voi myös suomen kannalta myönteisiä asioita usein saada aikaan